ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa

nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies esitän vastalauseen mukaiset vihreiden muutosehdotukset
arvoisa puhemies kannatan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on ritva elomaa sami savion kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään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

keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka riitta myllerin kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään sekä tehnyt vastalauseen yksi mukaiset ensimmäinen ja toisen lausumaehdotuksen lisäksi keskustelussa on päivi räsänen peter östmanin kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

on äänestettävä lakiehdotuksen

hylkäämisestä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka riitta myllerin kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset ensimmäisen viiva yhdeksännen lausumaehdotuksen

yanar johanna karimäen kannattamana vastalauseen kaksi mukaiset ensimmäisen viiva neljännen lausumaehdotuksen hanna sarkkinen jari myllykosken kannattamana vastalauseen kolme mukaiset ensimmäisen viiva viidennen lausumaehdotuksen mats nylund mikaela nylanderin kannattamana vastalauseen neljän mukaisen lausumaehdotuksen

lausumaehdotuksen lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä

lausumaehdotuksista

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on eva biaudet johanna karimäen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään

esittelemässä lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hyvät edustajat esitys koskee siis niitä pelastuslain maakuntauudistukseen liittyviä muutosesityksiä joita ei irrotettu kiireellisempään eduskuntakäsittelyyn jo aiemmin tänä syksynä ne kiireellisempään irrotetut koskivat siis öljy ja kemikaalivahinkojen torjuntaa väestönsuojien rakentamista ja pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta jotka on tänne eduskuntaan aikaisemmin jo

uudistukset tarkoittaisivat että tehtävä joka nyt kuuluu alueen pelastustoimelle kuuluisi jatkossa pääsääntöisesti maakunnalle ja tehtävä joka nyt kuuluu aluehallintovirastolle kuuluisi jatkossa valtakunnalliselle valtion lupa ja valvontavirastolle eli luova virastolle

toiminnan koordinoimina palosuojelurahastolakiin tehtäisiin maakuntauudistukseen perustuvat muutokset niin että maakunnat lisättäisiin rahastosta myönnettävien avustusten saajien joukkoon kuitenkin palosuojelurahastosta voitaisiin jatkossakin avustaa myös kuntia koska paloasemat jäävät maakuntauudistuksessa niiden omistukseen

sitten mennään puhujalistaan

hallitus esittää muutettavaksi pelastuslakia ja näitä muita lakeja perustellen muutoksia maakuntien perustamisella siis maakuntauudistuksen täytäntöönpanolla sekä valtion lupa ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnilla kysymys on siis tämän suuren uudistuksen etukäteisratkaisusta sillä emmehän me varsinaisesti tiedä toteutuuko maakuntauudistus alkuunkaan tällaisenaan esitys on yksi monista samankaltaisista ja menee tämä aika helposti kokonaiskuvaan tästä suuresta uudistuksesta koska tällaiset yksityiskohdat hukkuvat tähän hälyyn kertakaikkisesti maakunta ja sote uudistukseen on perusteltua suhtautua kokonaisuudessaan kriittisesti sen hyödyt ovat toiveiden varassa mutta kustannukset muutoksista toteutuvat varmasti nyt puheena oleva uudistus sisältää pelastustoimen vastuualueiden mullistuksen osassa maata muutos organisaation nimen ja sisäisen rakenteen uudelleenmuokkaamisella tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa alkuunkaan kaikkialla suomessa mikäli uudenmaan ja helsingin pelastusalueet kootaan yhteen seurauksena on suomen mittakaavassa valtavan suuri ja monimuotoinen kokonaisuus johon kuuluu pääkaupungin lisäksi maaseutua asutuksen lisäksi öljynjalostamo ja ydinvoimala

arvoisa rouva puhemies kuten sekä ministeri että edustaja tuppurainen täällä totesivat kyse on uudistuksesta joka liittyy tulevaan maakuntauudistukseen varmasti täällä eduskunnassa asiat on syytä laittaa siihen järjestykseen että ensin tehdään päätökset itse maakuntauudistuksesta ja sitten hyväksytään näitä lakeja jotka nojaavat siihen kun nyt maakuntauudistuksesta puhutaan ja kun edustaja rinne oli vielä minuutti sitten salissa niin tarkoitukseni oli kysyä edustaja rinteeltä mikä onkaan se sosiaalidemokraattien maakuntauudistusmalli mutta kun edustaja rinne on ehtinyt salista pois sillä aikaa kun vilkaisin vähän vasemmalle niin esitän tämän kysymyksen sitten vaikkapa edustaja viitaselle jolla on kuitenkin vastaus kaikkiin kysymyksiin se tiedetään toki että sosiaalidemokraatit vastustavat tuohon sote uudistukseen liittyvää valinnanvapautta koska he eivät pidä perusteltuna sitä että sellainen pienituloinen ihminen pienituloinen lapsiperhe tai työtön tai pienituloinen eläkeläinen joka tänä päivänä joutuu jonottamaan hoitoonpääsyä terveyskeskukseen voisi jatkossa sote uudistuksen mukaisesti valita meneekö hän sinne terveyskeskukseen vai haluaako hän mennä saamaan tämän palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta ja kun tulee tämä valinnanvapaus niin sehän johtaa jonojen poistumiseen eli tämä tiedetään että sosiaalidemokraatit eivät hyväksy valinnanvapautta mutta en ole varmaan ainoa tässä salissa puhumattakaan tässä maassa jolle on jäänyt täysin epäselväksi se mikä on demareiden kanta tähän maakuntauudistukseen olen toki kuullut ja lukenut heidän kantojaan siitä että että ainakaan se nimi ei voi olla maakunta se voi olla sote kunta tai se voi olla sote alue ja se määrä voi olla kahdeksantoista tai jotain enemmän tai jotain vähemmän ja ne tehtävät voivat olla lähinnä sote tehtäviä mutta mahdollisesti joitakin muitakin tehtäviä nyt on erinomainen tilaisuus edustaja viitasella kertoa meille ja laajemmallekin yleisölle minkälainen se demareiden maakuntauudistusmalli on senhän me kaikki olemme ymmärtäneet että sosiaalidemokraatitkin ovat sillä kannalla että sote palvelujen järjestäminen tai vähintään terveyspalvelujen järjestäminen tulee siirtää kunnilta laajemmille hartioille samoin tiedossamme on että yksitasoinen kuntayhtymämalli joka oli esillä viime vaalikaudella tyrmättiin silloin perustuslakivaliokunnassa arvoisa puheenjohtaja edustaja viitanen mikä on teidän maakuntamallinne

arvoisa rouva puhemies edustaja tuppurainen käytti tuossa erinomaisen hyvän puheenvuoron yhdyn tähän samaan ajatteluun että ei pitäisi laittaa näitä pelastuslakiasioita menemään ykkösluokan vaunussa eteenpäin ennen kuin hallitus on keskuudessaan päättänyt linjan näihin sosiaali ja terveys ja maakuntauudistuksiin itse tulen alueelta jossa on tällainen edustaja zyskowiczille ja muillekin tiedoksi maakunnallinen malli pelastustoimi on osa maakuntahallintoa päijät hämeessä ja päijät hämeen lisäksi suomesta löytyy toinenkin varsin iso maakunta lappi jossa jossa palo ja pelastustoimi on laitettu maakunnalliseen malliin se malli sinänsä on ihan toimiva käyttökelpoinen malli ja sitäkin voi kopioida mutta siinä mallissa kunnilla on myös oma keino ohjata omistajaohjauksen kautta maakunnan toimia tässä hallituksen käppyrässä johon olen päässyt hallintovaliokunnan jäsenenä tutustumaan kunnilla on enemmänkin katsojan rooli kun ministeri on paikalla niin oikeastaan haluaisin kysyä tähän palo ja pelastuslaitoksen isoon merkittävään sektoriin liittyen kun valtaosa suomalaisille kansalaisille suunnatuista palo ja pelastuslaitoksen palveluista noin väestömäärän näkökulmasta tulee sopimuspalokuntien kautta meille kaupunkilaisille tämä ajattelu on varmaan vähän vierasta ajattelemme että palo ja pelastustoimi nojaavat laitospalokuntiin joita kaupungeissa on ammattijoukkoja ovat toki sopimuspalokuntalaisetkin olisin kysynyt ministeriltä miten maakuntauudistussuunnitelmissa olette ottaneet huomioon sen että kuitenkin valtaosa suomalaisista on sopimuspalokuntien tuottamien palveluiden äärellä ja onko sopimuspalokunnat tässä hallituksen esityksessä huomioitu sillä tavalla kuin asianmukaista olisi

arvoisa rouva puhemies yhdyn niihin näkemyksiin mitä täällä aiemmin esitettiin siitä että nyt tässä tehdään lainsäädäntöä ilman että tiedämme mikä lopulta on esimerkiksi hallituksen ja edustaja zyskowiczin lopputulos sitten sote ja maakuntaesityksissä itsekin taisitte todeta tuossa puheenvuoronne alussa että tietenkin tulisi tehdä niin että ensin tehdään mallit ja sitten tehdään sovellus käytäntöön ja siksi yhdyn siihen kysymykseen minkä edustaja tuppurainen esitti ministerille mitä riskejä nyt on tässä olemassa ja mitä riskejä tulisi tunnistaa kun kun etenemme tässä muistutan kyllä minäkin siitä hätäkeskusuudistuksesta se oli kova kova paikka kaiken kaikkiaan erityisesti meillä pirkanmaalla tampereella se asia sattui kovasti kun silloinen ministeri holmlund halusi viedä meiltä koko hätäkeskuksen pois se oli kurja kurja tarina kaikkinensa mutta puhemies jotain hyvääkin kyllä löydän tästä se nimittäin liittyy siihen että edustaja zyskowicz käytti kyllä erinomaisen puheenvuoron siltä osin kun hän totesi valtavan luottonsa allekirjoittaneeseen ja kertoi että minulla on aina kaikkiin asioihin vastaus kiitos teille tästä luottamuksesta

tämä hallituksen sote intoilu nyt pahimmillaan johtaa kun tilanne on se että esimerkiksi kustannukset uhkaavat siinä mieluumminkin nousta kuin sitten tulla hillittyä niin kuin niin kuin aikanaan on perusteltu valtiovarainvaliokunnassahan me kaikki puolueet yhteisesti allekirjoitimme varsin kriittisen paperin liittyen tähän kokonaisuuteen siinä olivat myös hallituspuolueet mukana ja todettiin esimerkiksi kustannusarvioita ei ole tehty ja ja muutenkin nämä hallituksen mallit johtavat hyvin helposti osaoptimointiin jonka seurauksena kustannukset vain lisääntyvät puhumattakaan sitten tästä markkinaehtoistumisesta joka helposti tarkoittaa että sote palveluita enemmänkin ajetaan sinne kermankuorinnan joukkoon maakuntamallistahan meillä on ihan omat näkemyksemme esitettyinä edustaja zyskowicz kuulee ne kyllä ja kertoi jo kuulleensakin moneen kertaan niin että siinä mielessä annan arvoa sille että haluatte haluatte edelleen niistä niistä keskustella ja kuulla ja mielellämme varmasti

arvoisa rouva puhemies on hyvä että lainsäädäntöä uudistetaan ja hallintoa uudistetaan se on selvä asia että kun maailma muuttuu meidän on muututtava mukana ja lainsäädäntö saatava ajan tasalle vaikea minun on kyllä ymmärtää tässä varsinkin sosiaalidemokraattien puheenvuoroissa sitä että pelätään sitä että päätösvalta tulee ihmisiä lähemmäksi näköjään se ylhäältä johdetun yhteiskunnan haamu vielä kulkee teidän mukananne pitkänä pitkänä ja synkkänä jos maakuntiin päätösvalta siirtyy ministeriöstä niin minä en kyllä siinä mitään pahaa näe pitäisikö sitten niin kuin joissakin valtioissa että yksi ihminen päättää siellä presidentin palatsissa ja sitä kaikki tottelevat niitäkin esimerkkejä tässä voisi ruveta luettelemaan mutta jätän sen seuraavaan kertaan näin ollen se kun demokraattisesti valitut päättäjät päättävät alueilla omista asioistaan on varmasti paras ja läpinäkyvin systeemi koska siinähän se päättäjä on siellä ihmisten keskellä ja saa palautetta jatkuvasti semmoisessa keskitetyssä järjestelmässä jossa päätetään jossakin kaukana kuten ministeriössä tavallinen kansalainen ei koskaan niitä päätöksentekijöitä edes näe nyt te rupeatte pelkäämään sitä että päätösvalta tulee hieman ihmettelen teidän näkemystänne asiassa mutta samalla myös kiitän teitä tämähän oli ihmisille tiedoksi miten te suhtaudutte suhtaudutte paikalliseen demokratiaan ajatelkaa jotakin sveitsiä siellähän tämä on viety vielä pitemmälle siellä kantonit ovat täysin itsenäisiä ja heidän järjestelmänsä mukaisesti esimerkiksi äänestetään hyvin pienistä asioista kansanäänestyksellä ei siinä sen kummempaa jos johonkin kylään ollaan hankkimassa vaikka nyt uutta jakeluautoa niin siitäkin järjestetään kansanäänestys onko se minkä merkkinen peli millä ajellaan seuraavat vuodet siellä on demokratia viety näin pitkälle ja me täällä pelkäämme nyt sitä että demokratia ja asioista päättäminen viedään maakuntiin ihmisten lähelle minä en tällaista voi ymmärtää mutta ei sitä minun tarvitse ymmärtääkään ihmettelen vain ja samalla kiitän demareita siitä että tulipahan tuokin tiedoksi

arvoisa puhemies en ole tämän lakiesityksen valiokuntakäsittelyssä mukana mutta tämä on sinällään tärkeä lakiesitys evästäisin tätä kuitenkin niin että näissä kaikissa hallinnonuudistuksissa on tärkeää huomata myöskin seutukaupungit ja seudut että tarpeetonta keskittämistä julkishallinnossa ei tehdä edustaja zyskowicz tässä hyvin kysyi mikä on sdpn maakuntamalli tai minkä pohjalle näitä palveluja rakennetaan tämä maakuntamallihan on eurooppalainen malli demokraattinen malli jota paljon käytetään todellisuudessa sotenkaan pohjalle kun kuntapohja ei riitä ja tarvitaan demokraattinen malli ei ole käytännössä mitään muuta mallia kuin maakuntamalli usein maakuntia kyllä pilkataan ja minä sitä ihmettelen mutta mikä on se sdpn malli näissä hallinnonuudistuksissa luulen että että se malli on suuri puhallus ja ei ole mitään omaa mallia loppujen lopuksi ei ole mitään muuta vaihtoehtoa tähän ellei sitten ole todella tämmöinen jättikaupunkien tai suurten kaupunkien keskuudessa tapahtuva kuntamalli joka joka sitten jättää puolen suomea huomioimatta että mielelläni myöskin kuulisin mikä todellisuudessa on sdpn näkemys tästä maakuntapohjaisesta hallinnosta onko teillä joku vaihtoehto

arvoisa rouva puhemies tässä lakiuudistuksessa pelastustoimen tehtävien yleistä hallinnollista toteuttamista ja henkilöstön asemaa koskevat yleiset säännökset sisältyvät maakuntalakiin pelastustoimen rahoitus määräytyy maakuntalakien rahoituslain mukaan tavoitteena on myös selkiyttää valtion ja maakuntien työnjakoa pelastustoimeen kuuluvan avun antamisessa ulkomaille ja kansainvälisen avun vastaanottamisessa siten että laissa määritetään selkeästi sisäministeriön ja pelastuslaitosten työnjako kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä tehtävissä

vain ulkomaisissa maanjäristyksissä ja muissa luonnononnettomuuksissa vaan kyky rauniopelastamiseen kuuluu jokaiselta maakunnalta edellytettävään palvelutasoon maakunnat vastaavat riskien mukaisesta palvelutasosta ja sen toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista ulkomaille annettavaa apua varten valtion toimesta ja kustannuksella luodut ja hankitut erityisvalmiudet kalusto ja varusteet ovat maakuntien käytettävissä myös kotimaisessa onnettomuustilanteiden vaatimassa pelastustoiminnassa samoin perustein maakuntien omat resurssit kansainvälisen pelastustoiminnan erityisvalmius tukisi näin maakuntien pelastustoimen kotimaan valmiuksia saadaan selvää synergiaetua arvoisa puhemies muutoksilla ei olisi suoria taloudellisia vaikutuksia kotitalouksiin ehdotetut muutokset ovat pääsääntöisesti teknisiä ja ne johtuvat muuhun lainsäädäntöön perustuvista organisaatiomuutoksista kannatan lakiesitystä

arvoisa puhemies tuohon aikaisempaan edustaja hoskoselle jota en nyt enää tässä näe olisin vain sanonut että emme me

ole pelänneet sitä että päätöksenteko tulisi lähelle ihmistä päinvastoin sitä me aina kannatamme vaan se mistä me olemme kantaneet huolta niin kuin esimerkiksi koko valtiovarainvaliokunta on se että kun maakunnat perustettaisiin näillä resurssein ja maakunnan päättäjille asetettaisiin tehtäviä mutta ei mahdollisuutta esimerkiksi verotusta verotusta käyttää tai tai mahdollisuutta rahoittaa niin helposti kävisi niin että siellä tulevat maakunnalliset päättäjät olisivat tilanteessa jossa joutuisivat heti kohta nostamaan voimakkaasti asiakasmaksuja tai että koska sosiaali ja terveyspalvelut joka tapauksessa tulee hoitaa niin sitten kärsisivät esimerkiksi elinvoimapalvelut ihmisten ihmisten työllistämispalvelut ja tätä kritiikkiä muuten esittäneet pelkästään sosiaalidemokraatit vaan esimerkiksi koko valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään kävin näitä uhkakuvia läpi mitkä on syytä todeta olemme myös todenneet että tässä mallissa mikä nyt on kehitteillä olemme tilanteessa että esimerkiksi tampereen seudulla on ollut erittäin tuloksekas hyvä työllisyyskokeilu ja nyt sitä ei voida sitten jatkaa ja sitä olisi ehdottomasti pitänyt voida jatkaa tässä tilanteessa antaa sille lisäaikaa nyt ei sitä jostain syystä tule siitä olen ihan vilpittömästi kiittänyt edustaja satosta jo aiemmin tässä salissa että hän oli tässä aktiivinen ja teki

kommenteista ajattelin nyt kyllä pysyä enemmän tässä pelastustoimen puolella tässä puheenvuorossani oikeastaan pyysin puheenvuoron edustaja ala nissilän puheenvuoron johdosta kun ala nissilä nosti esille seutukaupunkinäkökulman se on mielestäni myös tässä hyvin hyvin keskeistä pelastustoimi jos mikä on sellainen toimi jonka pitää hajautetusti olla siellä maakunnassa järjestetty se ei riitä että se toimii maakunnan keskuskaupungissa vaan sen pitää toimia myös niissä pienemmissä keskuksissa ja itse asiassa ajattelen niin että että ainakin isommat ja keskisuuret maakunnat ovat varsin ideaaleja toiminta alueita tämmöiselle pelastustoimen järjestelylle koska kun se on riittävän paljon hajautettu se pystyy vastaamaan vastaamaan niihin uhkiin mutta sitten jos tulee joku joku todella iso tapahtuma johon tarvitaan paljon yksiköitä ne voidaan sieltä sieltä keskittää myös siihen yhteen tilanteeseen eli eli uskoisin että tämä on aika ideaali ideaali tapa organisoida tämä asia uskonkin että tämä on ihan sellainen osa tätä tätä maakuntauudistusta josta varmaan hyvin laajalti voidaan voidaan löytää tämänkin salin keskuudessa yksimielisyys tämän asian etenemisestä
arvoisa rouva puhemies pelastuslaitos on tärkeä tärkeä osio koko tässä mietitään näitä yhteistyön kuvioita tuon ensihoidon ja hälytyskeskuksen kanssa ja sen toimivuutta koko tässä maassa miten se toimii vielä kun otetaan mukaan rajavartiolaitos ja puolustusvoimat ja tuo poliisin yhteistyökuvio kaikissa isoissa tapahtumissa näitä kun pohdittiin tuolla pelastuslaitoksella työssä olevien kavereitten kanssa sitä mikä tässä olisi järkevää niin he esittivät tämmöistä mallia sitten että pitäisikö nämä pelastusalueet jakaa viiteen koko suomi viiteen alueeseen niitä johdettaisiin yhdestä paikkaa jotta tämä yhteistyökuvio ja ja toiminnan varmuus saataisiin paremmin toimimaan kysyisin ministeriltä onko tämmöistä aluejakoa mietitty ja pohdittu

arvoisa puhemies jatkan edustaja semin ajattelua

toimii koordinoidusti viidellä alueella suomessa ja samalla tavalla on pelastustoimen osalta niin aina on jossakin saumakohta se että pelastuslaitosten määrää vähennettäisiin sitten maakuntien tuo toisaalta sitä koordinaatiotukea siihen ja itse asiassa se tuo myös koordinaatiota sitten näiden suuralueiden myötä myötä niin että pelastustoimen ja ensihoidon välinen yhteistyö niin resurssien käytön optimoimiseksi kuin sitten varautumisessa poikkeustilanteisiin niiden laajenemiseen on on aivan keskeistä siinä että me kansalaiset voisimme asua turvallisesti siellä kotonamme
edustaja tolppanen olisi siellä vielä
kiitos arvoisa puhemies minua tässä asiassa huolettaa tietenkin maakunnan ihmisenä kaikkein eniten se miten käy sitten tosiaankin ensivastetoiminnan ja miten tässä uudistuksessa käy vapaapalokuntatoiminnan koska maaseudulla vapaapalokunnat tai sopimuspalokunnat hoitavat erittäin suuren osan kaikista alueella tulevista hälytyksistä toinen on se että sitten jos puhutaan laajemmin siitä mitä pelastustoimessa pitää olla meillä on erittäin paljon sellaisia kuntia ja sellaisia rakennuksia asuintaloja missä ei ole minkäänlaista suojaa ihmisille mikäli sattuisi niin sanotusti jotakin vanhat kunnon pommisuojat on suljettu ja ei löydy väestönsuojia mihin ihmiset viedään sen lisäksi kaipaisin kyllä jonkinnäköistä mainintaa siitä mitä tarkoittaa seitsemänkymmenenkahden tunnin huoltovarmuus nimittäin olen itse käynyt pitkän maanpuolustuskurssin ja kysyin tätä asiaa siellä useamman kerran mitä se tarkoittaa en tiedä tänä päivänäkään sitä mitä se tarkoittaa mitä siihen sisältyy kuinka usein varastot pitää uusia mistä ne varastot saa täytettyä mitä se vaatii kansalaiselta me puhumme asioista ihmisille ja me luomme turvallisuudentunnetta mutta me emme kerro sitä miten tuo turvallisuus saavutetaan kun puhutaan pelastustoimesta myöskin tämä on minun mielestäni semmoinen asia

pitäisi olla tiedossa jokaisella ihmisellä tämähän ei tarkoita sitä että meillä täytyisi olla joku ulkopuolinen uhka tai joku muu vastaava maassa riittää että alueella on esimerkiksi tulipalo jossakin rengasliikkeessä

puhemies kiitos rakentavista huomioista eri puolilta salia pelastusuudistuksesta kysyttiin yleisesti miten tämä maakuntauudistukseen nivoutuva uudistus voisi vaikuttaa sinänsä näen sen aidosti mahdollisuutena selkeyttää vastuita ja johtamista siten että selkeämmin toteutusvastuu on alueellisella vaaleilla valittavalla maakunnalla ja silloin on myös kasvollisesti olemassa numero joka on vastuussa maakuntahallitus siitä miten paljon resursseja käytetään miten miten ne jakaantuvat tällä hetkellä useimmiten pelastuslaitos jakaantuu jopa kymmenien kuntien kesken jolloin se voi olla kansalaiselle epäselvää toisaalta valvonta selkeytyy sikäli että aluehallintovirastojen tehtävistä suurin osa siirtyy suoraan sisäministeriölle ja sisäministeriö jolla nyt jo on osittain myös tätä roolia

ottaa sen selvemmin jolloin järjestelmä itse asiassa yksinkertaistuu toiseksi maantieteelliset muutokset pelastustoimessa ovat kuitenkin pienempiä ja helpompia kuin monessa muussa asiassa meillä on tällä hetkellä yhdeksällätoista isäntäkuntamallilla toimivaa pelastuslaitosta kaksi maakunnallista kuntayhtymää plus sitten pohjois karjalan siun sote hieman toisentyyppinen kuntayhtymämalli ja uudellamaalla todella tulee merkittävä fuusio sen lisäksi jokilaakson ja oulu koillismaan laitokset yhdistyvät jokilaakso on on erittäin pieni jolloin jolloin tässä on katsottu että on järkevää että on yksi laitos mutta muutoin nykyinen rakenne sinänsä maantieteellisesti säilyy se oleellinen kysymys mihin täällä useampi teistä kiinnittikin huomiota on ensihoidon ja ensivasteen järjestäminen ja myös tässä maakuntauudistuksen yhteydessä se että

jo silloin kun pelastaja tulee ensimmäisenä paikalle tässä edustaja semi viittasi erityisesti ikään kuin tähän laajempaan johtamiskysymykseen ja yhteyksiin näihin viiden alueen ensihoito ja ja erityistehtäväalueisiin meillähän on myös pelastustoimessa tarkoitus organisoida viisi suuraluetta jotka muodostavat tilannekeskukset ja parantaa tätä tilannekeskusjohtamista silloin kun tapahtuu joku merkittävämpi tapahtuma ja vielä antaa yhdelle tilannekeskukselle kansalliset koordinointitehtävät jolloin tämä on kyllä osa tätä maakuntauudistuksen myötä tapahtuvaa uudelleenjärjestämistä ja antaa siihen aiempaa paremmat edellytykset väestönsuojia ei edustaja tolppanen ole suinkaan unohdettu niille on edelleen velvoitteet ja meillä on kansainvälisesti ehkä maailman paras valmius tässä ja kotivara seitsemänkymmentäkaksi tuntia on erittäin tärkeä asia sinänsä kyllä se ei tähän lakiesitykseen liity mutta muuten mielellään teemme tästä yhdessä viestintää

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies esitämme siis säädettäväksi henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa uuden lain joka korvaisi voimassa olevan samannimisen lain hyvin monessa osassaan symmetrisesti samantyyppinen sisällöltään ja itse asiassa myös uudistustarpeiltaan kuin poliisin henkilötietolaki joka joka on on seuraavana eduskunnan työjärjestyksessä käsiteltävänä lähetekeskustelussa tavoitteena on siis saattaa henkilötietojen käsittely rajavartiolaitoksessa ennen kaikkea eun uudistuneen tietosuojalainsäädännön mukaiseksi ja rajavartiolaitoksen henkilötietolaki täydentää tältä osin tietosuojan yleislainsäädäntöä eli tietosuoja asetusta tietosuojalakia ja rikosasioiden tietosuojalakia

tässä tapauksessa rajavartiolaitos saisi käsitellä siis tehtäviensä mukaisia rekistereistä riippumatta käsittelytarkoitukset perustuvat rajavartiolaitoksen lakisääteisiin tehtäviin joita ei tässä sinänsä olla laajentamassa eli rajavalvontaan rikostorjuntaan sotilasoikeudenhoitoon ja erilaisiin valvontatehtäviin laissa parannettaisiin rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia käyttää olemassa olevilla toimivaltuuksilla saatuja tutkittavien rikosten ennaltaehkäisemiseksi paljastamiseksi ja selvittämiseksi muutokset olisivat tältäkin osin vastaavia kuin poliisin henkilötietolain yhteydessä laissa säädettäisiin voimassa olevan lain tavoin myös rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeuksista lakisääteisten tehtäviensä suorittamiseksi sekä liikenteenharjoittajien velvollisuuksista toimittaa rajavartiolaitokselle matkustaja ja miehistötietoja samassa yhteydessä tarkistettaisiin myös meripelastuslain meripelastusrekisteriä koskeva sääntely taustalla on siis euroopan unionin uudistunut tietosuojalainsäädäntö ja myös eduskunta on vuonna kaksituhattakolmetoista edellyttänyt että rajavartiolaitoksen henkilötietolain rakennetta ja sisältöä on selkeytettävä samassa yhteydessä kun poliisin henkilötietolaki uudistetaan ja että laista on karsittava esimerkiksi muun henkilötietolainsäädännön kanssa päällekkäistä sääntelyä näin siis nyt eduskunnan tahdon mukaisesti esitetään tehtäväksi rajavartiolaitoksen toimintaympäristön voi myös sanoa muuttuneen erityisesti rikostorjunnan toimintaympäristön osalta mikä edellyttää osaltaan tarkistuksia henkilötietojen käsittelyyn siten että toimivaltuuksilla saatu tieto voidaan tehokkaammin käyttää turvallisuuden hyväksi

rouva puhemies hallituksen esityksen mukaan säädettävässä uudessa laissa säädettäisiin jatkossa yksittäisten rekisterien ja tietojärjestelmien sijaan tarkoituksista joihin rajavartiolaitos saa käsitellä henkilötietoja henkilötietojen käsittelytarkoituksia olisivat voimassa olevaa lakia vastaavasti rajavalvonta rajaturvallisuuden ja rajajärjestyksen ylläpitäminen rajavartiolaitoksen tutkittavien rikosten selvittäminen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen rajavartiolaitoksen tutkittavien rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen sotilasoikeudenhoito sekä rajavartiolaitokselle säädetyt muut tehtävät esimerkiksi erilaiset valvontatehtävät tämä esitys on kannatettava jos kohta on syytä tarkastella sitä että arkaluonteisia henkilötietoja tulee käsitellä erityisen tarkasti ja niitä käsittelevien viranomaisten toimivallan tulee olla mahdollisimman tarkkarajainen ja selvä arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa ja eräissä muissa viranomaisissa on pitkän ketjun lopputulos sen ketjun päässä on nyt päätettävä kansallinen lainsäädäntö esitetyt lait turvaavat ihmisten tietoturvaa ja tätä kautta korostavat perusoikeuksien suojan tasoa ne korottavat perusoikeuksia omat tietomme ja oma elämämme ovat entistä paremmin omissa käsissämme lainmuutosten lopputulos on siis enemmän yksilönturvaa ja enemmän vapautta uudistuksen alkupää ei kuitenkaan ole kansallinen se on eurooppalainen se on suoraa seurausta euroopan unionin tietosuoja asetuksesta siis taas kerran eu parantaa ihmisten oikeuksia ja vaikutusvaltaa omaan elämäänsä tämän haluan tässä yhteydessä todeta ja muistuttaa taas kerran että kun seuraavan kerran kuulemme väljähtäneen vertauksen jossa euta rinnastetaan entiseen neuvostoliittoon pitää mielessä että eu ei suinkaan ole kansojen vankila eikä ihmisoikeuksien rajoittaja vaan järkevää yhteistyötä kansalaisten parhaaksi

arvoisa rouva puhemies tässä kuten muissakin henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä laeissa on luonnollisesti oltava tarkka rajausten kanssa ja huolehdittava tietoturvan toteutumisesta kaikissa olosuhteissa

välttämättömiin tietoihin mennään ja lakitasoinen sääntely on sitten sellaista että se on riittävää tasoltaan anteeksi takeltelin hieman sanoissani laite hajosi sopii hyvin tietoturvakysymyksiin korostaisin myös että rikosten ennalta estämistä ja paljastamista varten tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö suomessa on mielestäni varsin väljää ja yleisluonteista tietojen tallentamiskynnys on varsin matala ja jättää edelleen jonkin verran tulkinnan varaa lain soveltajille mielestäni olisi tärkeää miettiä edelleen jatkossa työkaluja joilla voisimme valvoa henkilötietojen käsittelyä tarkemmin ja huolehtia siitä että esimerkiksi lokit olisivat ajantasaisia tähän ehkä valiokuntakäsittelyssä voidaan kiinnittää huomiota

arvoisa rouva puhemies usein aloitan puheenvuoron kun puhutaan sisäisen turvallisuuden asioista miksei vähän ulko ja turvallisuuspolitiikankin asioista että olen saanut olla hallintovaliokunnassa vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen ja sinä aikana on tietenkin maailmalla tapahtunut paljon ja nyt on helposti jo päässyt unohtumaan unohtumaan se että joitain vuosia sitten keskusteltiin jopa viisumirajan poistamisesta suomen ja ja venäjän valtioiden väliltä tänä päivänä tämäntyyppisiä poliittisia avauksia ei enää ole tullut ja niin kuin edustaja tuppurainen viisaasti tuossa totesi eu sääntely tuo meille myös positiivisia asioita puheet kansojen vankiloista ja muista on syytä toki unohtaa tietenkin pitää olla myös kriittinen niille lainsäädäntöhankkeille joita eussa tehdään katsoa ne myös kansallisten asioiden ja kansallisten silmälasien läpi ja tehdä sitten kansalliseen lainsäädäntöön korjauksia kun tarpeen on ja tässä nyt yksi keskeinen asia tietosuojapuoli pidän hirveän tärkeänä sitä ja niin kuin edustaja parviainenkin sanoi varmasti myös valiokuntakäsittelyssä tullaan käymään läpi sitä millä tavalla tämä tietosuojapuoli toimii mutta olen pitänyt aina tärkeänä että myös viranomaisten tietojenvaihto toimii jos vaikka tähän aikaisemmin mainitsemaani mainitsemaani suomen ja venäjän rajaan liittyviä

ongelmia tulee niin kuin joitain vuosia sitten tuli linja autolastillisia ja muutama vuosi sitten tuli kanavaa myöten alus jossa oli oli laittomia ihmisiä ilman asianmukaisia papereita rajaa ylittämässä niin kyllä meillä pitää olla myös viranomaisilla kyky vaihtaa tietoja eri viranomaisten välillä yksi rikollisuuden muoto voi osoittautuakin pienen tutkimisen jälkeen huomattavasti laajemmaksi tapaukseksi kyse ei välttämättä ole aina pelkästään salakuljetuksesta voi olla kyse ihmiskaupasta voi olla että asioilla on laajempiakin juuria vaikkapa ihan maanpuolustukseenkin liittyviä asioita tällöin täytyy varmistaa että tämä euroopasta tuleva tiukka kansalaisten perusoikeuksien kannalta myös ihan perusteltu sääntely ei saa kuitenkaan rajata viranomaisten kykyä tuottaa kansalaisille sitä turvallisuuspalvelua jota meidän viranomaiset hienosti yhteistyöllä pystyvät parhaimmillaan tekemään eli ei liikaa siiloja vaan myös siilojen välillä pitää olla ovia ja ennen kaikkea ikkunat

arvoisa puhemies edustaja karin puheenvuorossa kun tuli esille tämä venäjän raja niin on totta että sen rajan yli tulee ei toivottuja ilmiöitä ja niitä asioita tietysti pitää kontrolloida se on schengen alueen ulkoraja mutta toisaalta hyvin suuri osa niistä ei toivotuista ilmiöistä joita maassamme ilmenee ulkomailta tulleina tulee myöskin eu alueelta vapaan liikkuvuuden myötä eli kokisin tärkeäksi sen että jos venäjän rajalta ylitse tulevia paperittomia ihmisiä niin myöskin euroopasta ja muualta tulevia paperittomia ihmisiä

rikollisuuden liikkeitä ja ja muita vastaavia asioita pystytään kontrolloimaan eli tässä ei saa myöskään luoda sellaisia raja aitoja tietojenvaihdolle ettei näitä rikollisuuteen liittyviä ilmiöitä saataisi kiinni kun näitä henkilöitä ja asioita siellä rajalla havaitaan
ja sitten ministeri olkaa hyvä enintään kolme minuuttia
arvoisa puhemies tässä on oikeastaan helppo yhtyä kaikkeen siihen mitä myös salista arvoisat edustajat hyvin perehtyneesti tähän kommentoivat että on luonnollista että tässä on punnittava kahta tärkeää suomalaiseen vapaaseen demokratiaan liittyvää perusoikeutta eli toisaalta oikeutta henkilötietojen yksityisyyteen ja toisaalta sitä että viranomaisilla on riittävät työkalut turvata turvallisuuttamme se on tässä koko sääntelyn perusta edustaja parviainen viittasi tallentamiskynnykseen käyttöoikeuksien määrittelyyn poliisissa tai rajavartiolaitoksella tässä tapauksessa ja lokitietoihin tässä sinänsä nyt tuodaan sääntelyä moneen sellaiseen asiaan joka tällä hetkellä on ollut hieman sääntelemätöntä tai on ikään kuin ennakkotapausten kautta vakiintunut tallentamiseen tulee selvä aikaraja kuusi kuukautta minkä jälkeen on tuhottava tiedot jos ne eivät selkeästi liity johonkin avoimena olevaan konkreettiseen rikosasiaan käyttöoikeudet rajataan nykyistä selkeämmin lokitietojen säilytystä säädellään ja tietenkin kaikki edellyttää että näitä sitten myös toimeenpannaan selkeästi ja uskon kyllä sen että näin myös tapahtuu viranomaisten tiedonvaihto on todella tärkeää sekä maan sisällä että muiden maiden viranomaisten kanssa olin juuri kaksi viikkoa sitten moskovassa ja sovimme tämän puolen yhteistyön vahvistamisesta edelleen ja yhdyn yhdyn siihen tarpeeseen voimakkaasti paperittomien osalta mihin edustaja mäkelä viittasi eun sääntelyssä on sinänsä erikseen eurodac asetusta on lentotietojen jakamista ja niin edelleen jotka pystytään yhteensovittamaan tietosuoja asetuksen kanssa ja siinä on itse asiassa otettu aika isoja loikkia viime vuosina juuri sen takia että tieto liikkuisi ja ainakaan tiedonpuutteen takia laiton maahantulo ei yleistyisi
vielä edustaja kari mika
arvoisa rouva puhemies haluan antaa tunnustuksen myös ministeri mykkäselle kommentin yhdestä osasta eli rajojen yli menevästä ministeritason keskustelusta näissä asioissa ministeri on pitänyt myös valiokuntaa asianmukaisesti informoituna

näistä ei mutta tavallaan tästä viestin viennin ja viestin saamisenkin merkityksestä haluan nyt tässä yhteydessä antaa ministerille tunnustusta myös siitä että asianmukaista valiokuntaa informoidaan siitä millä tavalla ylemmillä tasoilla näistä asioista pystytään asianmukaisesti fiksusti ja ennakoivasti ennakoivasti keskustelemaan meillä oli joitain vuosia sitten tilanne aivan toisenlainen pohjoisessa suomessa rajan ylittäjiä tuli ja ja tilanne ei tuntunut olevan rajan tällä puolella jos toisellakaan puolella hyvässä hoidossa mutta toivon että ministeri ylemmillä valtiotasoilla keskustellessaan toimii jatkossakin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia

lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa poliisin henkilötietolaki ja laki korvaisi voimassa olevan samannimisen lain lisäksi hallituksen esitys sisältää ehdotukset kahdenkymmenenviiden muun lain muuttamiseksi näihin lakeihin ehdotetaan pääosin lakiviittauksia koskevia teknisiä muutoksia esityksen tavoitteena on saattaa poliisin henkilötietojen käsittely eun uudistuneen tietosuojalainsäädännön mukaiseksi ja kuten rajavartiolaitoksen osaltakin myös poliisin henkilötietolaki täydentää tietosuojan yleislainsäädäntöä voimassa olevassa laissa siis säädetään poliisin valtakunnallisista tietojärjestelmistä ja muista poliisin henkilötietorekistereistä kuten rajavartiolaitoksen osaltakin uusi laki ei olisi enää sidottu yksittäisiin rekistereihin tai tietojärjestelmiin vaan niihin tarkoituksiin joihin lakisääteisen toimivaltansa puitteissa toimivaltansa puitteissa tietoja käyttää nämä tarkoitukset perustuisivat siis lakisääteisiin tehtäviin kuten rikosten ennaltaehkäisemiseen paljastamiseen ja selvittämiseen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen myös voimassa olevan lain yksityiskohtaisista ja vaikeasti ylläpidettävistä tietosisältöluetteloista tässä yhteydessä luovuttaisiin poliisin tehtävissä tarpeellisten henkilötietojen sisältöä säänneltäisiin nykyistä yksinkertaisemmin ja aikaa kestävämmin laissa säädettäisiin käsittelytarkoitusten ja tietosisällön lisäksi poliisin kansallisesta ja kansainvälisestä tiedonvaihdosta tietojen säilytysajoista rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja poliisin tehtävien kannalta välttämättömistä rajoituksista laissa säädettäisiin edelleen myös suojelupoliisin henkilötietojen mutta tämä suojelupoliisia koskeva säännöskokonaisuus kootaan omaan erilliseen lukuunsa uusi poliisin henkilötietolaki ei sinänsä siis laajentaisi poliisin tiedonhankintaoikeuksia nykyisestä vaan tiedonhankinta tapahtuisi nykyisten toimivaltuuksien puitteissa näistä toimivaltuuksista säädetään esitutkintalaissa pakkokeinolaissa poliisilaissa sekä muuallakin poliisin tehtäviä koskevassa lainsäädännössä tällä lailla tehostettaisiin poliisin mahdollisuuksia käyttää olemassa olevilla toimivaltuuksilla saatuja henkilötietoja poliisi saisi esimerkiksi tallentaa toimivaltuuksillaan saamiaan henkilötietoja enintään kuuden kuukauden ajaksi jotta tietojen tarpeellisuus ja merkitys poliisin tehtävien kannalta voidaan arvioida ennen niiden niiden käyttötarkoituksesta tehtävää johtopäätöstä erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen voitaisiin hyödyntää tietyin rajoituksin myös aselupiin ja yksityisen turvallisuusalan lupiin liittyvässä harkinnassa sekä muiden esille tulevien rikosehkäisytarkoitusten toteuttamiseksi perusteluna tälle lakiesitykselle näiltä osin on erityisesti terrorismin uhan kasvaminen ja rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden sekä tietoverkkorikollisuuden kasvu tällä siis parannettaisiin erityisesti poliisin mahdollisuuksia käsitellä tietoja rikosten ennaltaehkäisytarkoituksessa

rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa tämäkin esitys uudistaa lain ja kumoaa samalla voimassa olevan samannimisen lain tältäkin osin esitys on kannatettava tässä esityksessä huomioidaan poliisin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset mielestäni hyvin sekä myös niistä aiheutuneet tiedonkäsittelytarpeet jotka koskevat erityisesti henkilötietojen käsittelyä rikosten ennalta estämiseksi esityksen tavoitteena on lisäksi selkeyttää ja yksinkertaistaa lain monimutkaiseksi muodostunut rakenne kun tämän esityksen lukee kertaalleen voi todeta että mikäli tavoitteet onnistuvat onnistuu myös lain uudistaminen toimiva tiedonkulku on verkostoituneen ja riskienhallintaan pyrkivän yhteiskunnan keskeisimpiä toimintaedellytyksiä on selvää että oikein kohdistetun viranomaistoiminnan perustana on oikea ja mahdollisimman reaaliaikainen tieto jälkiviisas helpompi olla kuin tuottaa tai saada tietoa etukäteen turvallisuusympäristömme muutoksiin reagointi vaatii viranomaisilta entistä parempaa ja ajankohtaisempaa tilannetietoisuutta kuten myös ennakointikykyä ja tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten kanssa yhteiskuntamme jatkuvasti lisääntyvän häiriöherkkyyden vuoksi onkin erittäin tärkeää että pystymme reagoimaan muutoksiin nopeasti ja myös vaikuttavasti poliisiorganisaation osalta turvallisuusympäristön muutokset koskevat aina yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä niihin liittyvää rikollisuutta rikosten ennalta estämistä niiden selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista hallintovaliokunta on todennut jo mietinnössään kaksituhattaneljätoista että kun henkilö syötetään epäiltyjen tietojärjestelmään hänen tulee täyttää tietyt vaatimukset hänet voidaan rekisteröidä vain epäiltynä tai myötävaikuttajana kun siis henkilöstä syötetään tietoja epäiltyjen rekisteriin tulee hänen osaltaan täyttyä perusteiden joiden nojalla henkilön henkilön voidaan epäillä syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen taikka myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen rikokseen kynnys syytä epäillä on sama kuin esitutkintalaissa rikoksen johdosta esitutkinnan toimittamisen toimittamisen kynnys epäilyn tulee tällöinkin perustua konkreettisiin havaintoihin joista voidaan päätellä henkilön tuleva käyttäytyminen niin että syytä epäillä edellytys täyttyy hyväksyttävästi arvion tekeminen henkilön tulevasta käyttäytymisestä on sellaisen epävarman päättelyketjun varassa että virhearvioinnin riski on varsin suuri arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on kokonaisuutena hyvä ja uudistaa jo voimassa olevaa lainsäädäntöä
puhemies lakiesitystä lukiessa heräsi mielenkiinto erityisesti siihen kohtaan mitkä ovat tämän lakiehdotuksen liittymäkohdat tiedustelulainsäädäntöön joka parhaillaan on käsittelyssä eduskunnassa tiedusteluhan ei sinänsä ole varsinaista rikosperusteista poliisitoimintaa mutta rajapinta näiden asioiden välillä kylläkin on ja viranomaiset jotka niitä tekevät ovat hyvin pitkälti samoja kuulisinkin mielelläni miten tätä asiaa on mietitty tässä yhteydessä säädettävän tiedustelutietohan on tulossa moniinkin käytännön sovelluksiin yhteiskunnassa ja on tärkeää että sen käytöstä aina säädettäisiin lailla tätä sivutaan hieman esityksessä suojelupoliisia koskevassa osiossa mutta onko tästä nyt tässä vaiheessa jo olemassa parempaa tietoa toivon valiokunnan joka tapauksessa huomioivan asian käsittelyssään tarvittavassa laajuudessa

arvoisa rouva puhemies tämäkin lakiesitys on perusteltu ja ministeri järkeili vastaansanomattomasti taustalla on eun tietosuoja asetus ja ja tältä osin on kaikilta osin mahdollista tukea mutta kiinnitän puhemies huomiota lausuntokierroksella annettuihin näkemyksiin nimittäin useissa lausunnoissa nostettiin esille henkilötietojen käsittelyä koskevan sisäisen ja ulkoisen valvonnan tarve sekä tarve tarkentaa käsittelyyn sisältyvien riskien arviointeja tämäntyyppisiä huomioita esittävät lausunnoissaan muun muassa oikeuskansleri eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja tietosuojavaltuutetun toimisto esitystä on tältä osin korjailtu mutta siitä huolimatta huolta on esitetty samoin useissa lausunnoissa esitettiin huoli siitä että nyt tämä kokonaisuus henkilötietojen käsittelystä saattaa muodostua eun tietosuoja asetuksen siis toisaalta eun johdosta tehtävän tietosuojauudistuksen ja toisaalta taas kansallisesti valittujen lainsäädäntöratkaisujen seurauksena monimutkaiseksi kuka tätä kokonaisuutta hallitsee ja kuinka voimme varmistaa että yksityisyydensuoja ja henkilötietojen käsittely aina ja kaikissa tilanteissa tulevat asianmukaisesti huolehdittua varmasti on näin että vähintään valiokuntakäsittelyssä on huolellisesti perehdyttävä siihen että arkaluontoisten henkilötietojen käsittely ja viranomaisten toimivaltuudet tulevat riittävällä tavalla

arvoisa rouva puhemies jäin miettimään tätä lakia ja sitä kuinka paljon tämä vaikuttaa tavallisen ihmisen tietosuojaan ja näitten asioitten hoitamiseen

luovuttaminen kansainvälisessä yhteistyössä siellä on erittäin hyvin minun mielestäni otettu tämmöiset ihmisoikeusasiat esille aina pitää tarkastella myös sen vastaanottavan maan ja tietoja antavan maan ihmisoikeustilannetta kuinka ne näihin tilanteisiin on aika hyvin minun mielestäni viety eteenpäin tätä tilannetta niin että tämä

koko suojelupoliisia koskeva lainsäädäntö

rouva puhemies jatkamme henkilötietojen parissa ja kuten edustaja mäkeläkin totesi tässä on yhteys tiedustelulainsäädäntöön koska olemme osittain samassa maastossa ja on oikeastaan hyvä että samaan aikaan käydään nyt muutakin lainsäädäntöä läpi tavoitteena varmasti on sellainen lainsäädäntö joka on johdonmukainen myöskin hallintorajat ylittäen esimerkiksi äsken käsittelimme rajavalvontaa ja nyt olemme poliisissa

tarkentaa sitä miten muut tehtävät tässä yhteydessä määritellään erityisesti kun olemme käyneet tiukkaakin keskustelua siitä miten turvaamme kansalaisoikeudet tiedustelulakien voimaantulon myötä ja varmasti kansalaiset ovat asiasta huolestuneita tietenkin yhtä lailla huolestuneisuutta on ilmassa siitä että poliisilla on oltava myös riittävät edellytykset ratkoa kysymyksiä eli pitää tasapainoilla poliisin oikeuksien ja toisaalta kansalaisvapauksien välimaastossa tässä esityksessä minäkin pidän erityisen hyvänä sitä että supon kansainväliseen yhteistyöhön on otettu ihmisoikeusmyönteinen kanta täällä todetaan että päätettäessä tietojen luovuttamisesta on lisäksi otettava huomioon henkilötietoja vastaanottavan valtion ihmisoikeustilanne luovutuksen merkitys suomen kansainvälisille suhteille sekä suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja muut velvoitteet lisäksi on otettava huomioon henkilötietoja vastaanottavan valtion tietosuojan taso ja luovutuksen merkitys rekisteröidyn oikeuksille tämä on erittäin tärkeää ja

kun tämä on ollut esillä myös tiedustelulakien yhteydessä niin suomen kannattaa olla tässä asiassa esimerkillinen

tämä lakikohta liittyy nimenomaan tiedustelulakeihin ja hallintovaliokunnassa on odotettukin missä vaiheessa eduskunta tämän asian saa säätely tulee euroopasta mutta mutta suorat vaikutukset ja kun perustuslakivaliokunta antoi näihin substanssilakeihin kotimaan tiedusteluun ja ulkomaan tiedusteluun lausunnon jossa korosti että ensiksi ennen substanssilakien valmistumista pitää valmistua tiedusteluvalvontaan liittyvien lakien niin olisin kysynyt ministeriltä miten te näette pitäisikö tätä henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa sen lakikokonaisuuden käsittelyä jopa hieman jouduttaa että ehtisimme käsitellä tämän henkilötietopuolen samassa aikataulussa kuin käsitellään tiedustelulakien sitä osaa jossa käsitellään tiedusteluvaltuutettua ja ylipäätänsä tähän valvontaan liittyviä järjestelmiä itse kannan hieman huolta siitä että jos tämän lakikokonaisuuden käsittely jää vasta sinne substanssilainsäädännön puolelle käsiteltäväksi niin meillä voi tulla valvontaan sellaisia aukkoja jotka liittyvät nimenomaan tietojen jakamiseen poliisitoimen ja vaikkapa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys sinällään on erittäin hyvä ja kannatettava nämä tietosuoja asiat on on pidettävä maassa hyvällä tasolla perustuslakivaliokunnassa parhaillaan käsiteltiin juuri nämä tiedustelulait sekä sotilastiedustelu että

ja annettiin lausunnot eteenpäin se on tässä maassa

ja ihmisten tietojen luotettavuutta varjellaan hyvin tarkasti lainsäädännöllä ja luotettavien viranomaisten toiminnalla toiminnalla se on aina syytä muistaa mutta sekin meidän on on pakko hyväksyä että tämä ympäröivä maailma missä elämme ei aina ole kovin ruusuinen ja hyvä vaan monella toimijalla on niin sanotusti pahat mielessään kun he esimerkiksi ylittävät valtioiden rajoja tämän takia on pakko tehdä kansainvälistä yhteistyötä vaihtaa tietoja naapureiden kanssa esimerkiksi eun alueella kokonaisuudessaan jos poliisit joutuisivat yksin työnsä tekemään eivätkä saisi naapureilta tietoa esimerkiksi huumausainekauppaa tutkiessaan niin kyllähän poliisi olisi aivan suurissa vaikeuksissa koska kansainvälinen rikollisuus toimii yli maiden rajojen me tarvitsemme poliisienkin välille hyvää yhteistyötä että pystymme tätä vakavaa rikollisuutta torjumaan totta kai yksityisyydensuojaa kunnioitetaan mutta pitää muistaa se että jos kaikki tiedot olisivat salattuja eikä niitä saisi käyttää viranomaistutkinnassa koskien vakavimpia rikoksia niin mihin me sitten joutuisimme todennäköisesti rikosten rikosten aiheuttamat seuraamukset ja vahingot olisivat valtavan paljon suuremmat tämän takia meillä tässä maassa on lainsäädäntö ajan tasalla ja tiedustelulaki joka nyt toivon mukaan hyvin nopeasti tässä salissa hyväksytään tuo merkittävän lisän siihen että pystymme yhä paremmin valvomaan suomen kansalaisten turvallisuutta olkoon sitten kysymys sotilasasioista taikka esimerkiksi poliisin tai rajavartioston toiminnasta jotka takaavat sen että tässä maassa on

arvoisa puhemies kiitos edustajat relevanteista huomioista siihen kysymykseen missä määrin tämä liittyy tiedustelulainsäädäntöön ja sen säätämiseen ja ja käsittelyjärjestykseen täällä salissa mihin useat edustajat kiinnittivät huomiota niin edustajat mäkelä ja kari kuin kuin parviainenkin osaltaan tämä lainsäädäntö ei edellytä sitä perustuslain muutosta joka on tehty eikä sinänsä tiedustelulainsäädännön voimaantuloa ja ne toimivaltuudet joista tässä ammennetaan eivät nouse siis tiedustelulainsäädännön muutoksista vaan nykyisestä voimassa olevasta lainsäädännöstä ja sikäli tällä ei aivan suoraa yhteyttä ole myös mitä tulee tiedusteluvalvontavaltuutetun ja ja esimerkiksi eduskuntaan perustettavan valiokunnan rooleihin tämä lainsäädäntö lähtee eun tietosuoja asetuksen soveltamisen mukaisesti siitä että tietosuojavaltuutettu on se ensisijainen viranomainen joka tietysti poliisin oman lainvalvontatyön ohella valvoo ikään kuin kansalaisten oikeuksien toteutumista ja ja kansalainen voi aina vedota tietosuojavaltuutettuun jotta tämä tarkistaa miten poliisi käyttää rekistereissään häntä koskevia tietoja ja ja hänellä on myös oikeus saada tietosuojavaltuutetulta siitä sitten tieto onko oikeudenmukaisesti ja asianmukaisesti tietoja käytetty vaikka ei itse pääsisikään suoraan niitä katsomaan käsiksi niihin tietoihin tämä on sikäli ikään kuin eri reitti kuin sitten taas kansallista turvallisuutta koskevissa tiedustelulainsäädännön alaisissa asioissa joihin ollaan nyt sitten esittämässä aivan erityistä omaa valvonta ja ja seurantamenettelyä toki sitten eduskunnan kannattaa punnita ja valiokunnassa kannattaa miettiä missä järjestyksessä kuulemisissa näitä voidaan voidaan käsitellä mutta hallituksen kannalta tietysti oleellista on se että kummatkin lakiesitykset asianmukaisesti ja jouhevasti etenevät kuitenkin perusteellisen harkinnan kautta tietysti eduskunnalla on aina syytä olla oikeus edustaja tuppurainen viittasi valvonnan järjestämiseen ja ja siihen miten tämä puoli toimii uskoisin että yksi mikä tässä on kehittynyt jo sinänsä teknisistä syistäkin viime aikoina mutta myös tämä lakiesitys sen selkeämmin sääntelee on nimenomaan lokitietojen tallentuminen siitä kuka käyttää ja mitä tietoja ja minkä tähden jolloin sinänsä kiusaus väärinkäyttävällä tavalla henkilötietoja seurata myöskin viranomaistoiminnassa nykyisestä vähenee ja toki on tärkeää että esimerkiksi poliisissa kun tämä laki tulee voimaan katsotaan vielä kerran miten prosessit on järjestetty niin että valvonta varmasti toimii ja ja käydään se puoli myös myös oman lainvalvonnan kannalta läpi niin ettei sitä varata sitten pelkästään tietosuojavaltuutetun rooliin joka toki on on muutoin keskeinen

arvoisa rouva puhemies toivoisin ja uskonkin että ministerikin tietää että mainitsemanne lokitiedot tai tai poliisilain puolella olevat poliisin velvollisuudet ja ja vastuut erilaisten tietueiden ja ja tämmöisten järjestelmien käyttöön ja luovuttamiseen on kuitenkin säädelty niin tarkoiksi ettei tiedustelulain yhteydessä tule sellaista ikään kuin tuplalainsäädäntöä että tiedustelulailla säädetään asiaa asiaa toisella tavalla ja tällä poliisilain puolella taas toisella tavalla suojelupoliisille jolleka on suunniteltu tiedustelutoiminnassa keskeinen toimijan rooli on jäämässä tiedustelutehtävien lisäksi myös poliisilain tehtäviä ja näitä samoja poliisilain pykäliä näin ollen käytetään tässä tiedusteluympäristössä tapahtuvissa asioissa varsinkin silloin jos joku tutkittava asia käynnistyy poliisilain puolella ja siirtyykin sitten tiedustelulain puolella samalle viranomaiselle tässä tapauksessa siis suojelupoliisille haluan vaan aikakirjoihin merkitä sen että tänä päivänä käytiin keskustelu siitä onko tällä lainsäädännöllä liitännäisvaikutuksia ja suoria suoria vaikutuksia tiedustelulakiin uskon että me täällä paikalla olevat hallintovaliokunnan jäsenet en nyt teidän puolestanne puhu mutta mutta haluan puhua myös teille hyvin tarkasti hallintovaliokunnassa jos näin on että vaikutuksia on niin silloin olisi syytä käydä tämä kyseinen nyt käsittelyssä oleva asia läpi samaan aikaan kun käydään läpi valvontaa tiedustelupuolella

arvoisa rouva puhemies on tosi tärkeätä yksityisyydensuojan kannalta että poliisin hallussa olevia tietoja vain hyvin asianmukaisesti käytetään on kuitenkin tilanteita joissa en itse ymmärrä miksi olemassa olevia rekistereitä ei voi käyttää kerron tällaisen tilanteen jos meillä löytyy vaikkapa surmattu ja raiskattu nuori nainen kaisaniemen puistosta ja tuon rikoksen tekopaikan osalta löytyy sormenjälkiä niin poliisi saa katsoa omista rekistereistään tämän sormenjäljen omistajaa se että löytyy sormenjälki ei itsessään ole mikään näyttö syyllisyydestä vaan syyllisyyskysymys tietysti ratkaistaan ihan normaalisti mutta varmasti sormenjälki henkilöstä jonka tiedetään olleen paikalla ja sen henkilön kuulusteleminen auttaisivat tämän kauhistuttavan rikoksen selvittämisessä no kaikkien ihmisten sormenjäljet eivät tietystikään ole poliisin rekisterissä mutta meillä suomessa on viime vuosina syntynyt ja täydentynyt passirekisteri jonne pikkuhiljaa tulee kaikkien sormenjäljet mutta kun poliisi löytää murhapaikalta tuntemattomat sormenjäljet joille ei löydy haltijaa poliisin omista rekistereistä siis näistä rikollisuuden tiimoilta syntyneistä rekistereistä niin poliisilla ei ole oikeutta katsoa passirekisteristä jossa pikkuhiljaa on kaikki kenen sormenjäljet ovat kyseessä minulla on oikeastaan ministerille kysymys onko teillä käsitystä siitä miksi asia on näin ja ehkä vieläkin tärkeämpi kysymys eikö olisi syytä tehdä jotain asiantilan korjaamiseksi jotta ainakin kaikkein törkeimmissä rikostutkinnoissa olisi oikeus katsoa tuntemattomien sormenjälkien haltijaa sieltä passirekisteristä

arvoisa puhemies kiitos tarkasta kysymyksestä sinänsä lähtökohta on se että itse asiassa eun tietosuojalainsäädäntö asettaa hyvin tarkat rajoitteet näiden biometristen tunnisteiden niin kasvokuvien kuin sormenjälkien käytölle sen takia tässäkin on päädytty tällaiseen ratkaisuun jossa sinänsä on se logiikka että silloin kun on poliisin omassa rikostorjuntatyössä syntynyttä tietoa vaikkapa kameravalvontakuviakin niitä voidaan verrata etsintäkuulutetusta oleviin tietoihin tai sormenjälkien osalta mutta esimerkiksi passia tai muuta ikään kuin normaalissa toiminnassa viranomaiselle jäävää kansalainen ei luovuta sillä tavalla että sitä voitaisiin sitten käyttää tässä suhteessa häntä vastaan mutta aivan oikea kysymys minusta on sinänsä miettiä sitä onko tässä kohtaa sitten päädytty eun tietosuoja asetuksessa ikään kuin maailman kannalta parhaaseen tulokseen vai ei tässä perustulkinta lähtee lähtee tuolta pohjalta sitäkin varmasti on valiokunnan mahdollista pohtia tarkemmin onko tässä tässä sitten aihetta myöhempään miettimiseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies jälleen hallitukselta tulee erinomainen esitys tässä osakeyhtiön perustamisessa oleva kahdentuhannenviidensadan euron

poistamassa samoiten asunto osakeyhtiöiltä ja myös osuuskunnilta vararahastovaatimus tämä helpottaa ammatinharjoittamista ja varsinkin mikro ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta ja tässä on erinomainen

helpotetaan pienten osakeyhtiöitten perustamista tässä samassa yhteydessä myös helpotetaan ilmoitusvelvollisuutta digitalisoidaan sitä ja myös rekisteröinnin automatisaatiota tämä on kaikkinensa hyvä esitys että meillä helpotetaan luopumista tavallaan tästä toiminnanharjoittajan roolista ja saadaan sitä sitten osakeyhtiömuotoon tämä kahdentuhannenviidensadan euron kynnys on on yksi seikka yksi on tietenkin rekisteröinnin ja hallinnon byrokratia tässä molempia tullaan keventämään tässä on ehkä tullut duubioita siitä lisääkö tämä nyt sitten harmaata taloutta jollain tavalla tai tuleeko tässä pöytälaatikkoyhtiöitä mutta itse näen että jos rehelliset yrittäjät haluavat rehdisti tehdä omaa tämä helpottaa sitä kynnystä ja yleensä sitten tämmöinen harmaa ja rikollinen yritystoiminta ei missään rekistereissä erikseen näy itse näen että tämä on aivan erinomainen esitys tulee helpottamaan meillä yritystoiminnan perustamista toivottavasti me saamme suomeen hyviä pienyrityksiä ja mikroyrityksiä tämän lainsäädännön helpottamana

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia asunto osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia lakimuutoksesta on keskusteltu muutamaan kertaan vuosien varrella julkisuudessa uudistuksen on pelätty lisäävän harmaata taloutta veronkiertoa ja kaikenlaista vilunkipeliä ainahan tällainen vaara on olemassa jokaisen erinomaisenkin lakimuutoksen jälkeen vähimmäispääomavaatimuksen asettamista on perusteltu aiemmin muiden maiden osakepääomavaatimuksilla ja sillä ettei liiketoiminnan harjoittamista varten saa perustaa ilman henkilökohtaista vastuuta yrityksiä joilla ei ole todellisia varoja vähimmäispääomavaatimus on ollut laissa velkojien suojaamiseksi käytännössä sen merkitys on on ollut pieni kaksituhattaviisisataa euroa yrityksen luottokelpoisuuden arvioimiseksi rahoittajat palveluiden tarjoajat sopimuskumppanit ynnä muut hankkivat tiedon ensisijaisesti luottotietoyrityksiltä olemassa olevien asiakkuuksien osalta yritykset käyttävät myös omia tietoja kohdeyrityksen luottokelpoisuudesta esimerkiksi asiakkuuden kestoa ja maksukäyttäytymistä tämä lienee ihan normaalikäytäntö tälläkin hetkellä osakepääomalla ei ole kuitenkaan mielestäni perustettavien uusien osakeyhtiöidenkään kohdalla olennaista merkitystä luottokelpoisuusluokituksen kannalta perustettavien ja pienyritysten luottokelpoisuuden arvioinnin kannalta olennaisia ovat yrityksen vastuuhenkilöiden taustatiedot kuten henkilökohtaiset maksuhäiriöt ja positiiviset tiedot sekä vastuuhenkilöiden yrityskytkennät yrityksen tilinpäätöstiedoilla on mielestäni hyvin keskeinen merkitys luottokelpoisuuden arvioinnissa käytännössä tilinpäätösanalyysia varten tilinpäätös pyydetään kylläkin kohteelta itseltään joten luottamus ja vastuu ovat sitä myöten esityksen tavoitteena yritystoiminnan aloittamista ammatinharjoittamista ja muuta mikro ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta esitys helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien mikroyritysten perustamisessa ja muutenkin vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä muutos alentaa kynnystä osakeyhtiön perustamiseen ja vähentää todennäköisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen statuksella toimivia arvoisa rouva puhemies mielestäni tämä esitys on oikeaan suuntaan menevä esitys

arvoisa rouva puhemies tämä osakeyhtiölakia ja asunto osakeyhtiölakia ja myös osuuskuntia koskeva erittäin tärkeä meidän kaikkien on syytä että tänä päivänä nykyisen työllisyystilanteen parantumisen tekijänä ovat hyvin pitkälti olleet suomalaiset pienet yritykset suomessa on yrityksiä noin kolmesataatuhatta kappaletta ja sitä kautta on pystytty työllistämään valtava määrä ihmisiä tällä vaalikaudella lähes satakaksikymmentätuhatta ihmistä kaikista tärkeintä pitkäaikaistyöttömät ovat saaneet työtä todella hyvin meidän on pidettävä huoli siitä että yritykset toimivat tehokkaasti ja ennen kaikkea saavat meiltä eduskunnasta sellaisia päätöksiä joilla yritystoimintaa voidaan vahvistaa ja kehittää sillä keinoinhan ne työpaikat syntyvät sitten toinen asia tämän päivän lehdistä sai lukea uutisen että muutamat suomalaiset teollisuustoimijat olivat teettäneet tutkimuksen mistä suomalaiset työpaikat syntyvät tämä kansainvälisen taloustoimijan tekemä kattava tutkimus todistaa että yksi pilkku yksi miljoonaa työpaikkaa suomessa syntyy siitä että suomen vientiteollisuus toimii yksi pilkku yksi miljoonaa työpaikkaa on viennin varassa käytännössä elikkä me välttämättä tarvitsemme tässä maassa toimivat markkinat niin että meillä on yrityksillä hyvä täällä toimia ja sitten myydä tuotteitaan suomen rajojen ulkopuolelle pelkillä sisämarkkinoilla emme tämän kansan elintasoa pysty ylläpitämään kun satamissa tapahtuu paljon niin se tuo suomelle aina lisäarvoa ja lisää työpaikkoja ja vahvistaa meidän kansantaloutta nyt on keskusteltu paljon yritysten kannattavuudesta ja siitä pitäisikö yrityksille antaa joitakin helpotuksia sanotaan esimerkiksi byrokratian purkua josta tässäkin lakiesityksessä nimenomaan on kysymys uusia yrityksiä voidaan perustaa helpommin kuin aikaisemmin aivan erinomainen asia tätä tietä meidän on jatkettava sitten arvoisa puhemies lopuksi vielä se että meidän kannaltamme on aivan äärimmäisen tärkeää että nämä yritykset jotka syntyvät ja työllistävät ihmisiä joutuvat yhä vähemmän tekemisiin byrokratian kanssa pitää muistaa kuitenkin että kaikkia yrityksiä koskee kirjanpitovelvollisuus ja kaikki sitä koskevat lainsäädännöt niin että mistään harmaan talouden suosimisesta ei ole tässä asiassa kysymys kysymys kysymys on siitä että voidaan yritys perustaa helposti ja sitä kautta työllistää ensin se yrittäjä itse ja toivon mukaan lähivuosina lisää työntekijöitä siihen kyseiseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

arvoisa puhemies tämä on siis mietinnön esittelypuheenvuoro ja sanon muutaman sanan henkilökohtaisia näkemyksiäni sitten tuossa jossakin vaiheessa keskustelua tässä kyse on siis siitä että työttömyysturvalakia muutetaan sillä tavalla että että työttömällä joka on yli kaksikymmentäviisi vuotias olisi oikeus työttömyysetuuteen opiskellessaan ammatillisia tai yritystoimintaa tukevissa opinnoissa sillä tavalla että nuo opinnot eivät saa kestää yli kuutta kuukautta hänellä säilyisivät silti ne velvoitteet jotka liittyvät normaalisti työttömyysturvaan elikkä olisi työn vastaanottovelvollisuus ja olisi velvollisuus osallistua myös hänelle osoitettuihin aktiivitoimenpiteisiin tämän ehdotetun mallin keskeisin ero tähän nykyiseen omaehtoisen opiskelun mahdollisuuteen on siinä että enää työ ja elinkeinotoimisto ei tee arviota siitä siitä onko tuo koulutus sellaista että se edistää työnhakijan työllistymistä eli tämä tarveharkinta purkautuu opiskella saa vaikka työllistyminen ei sitä edellyttäisikään ajatuksena tässä taustalla on se että työttömät pystyisivät nykyistä joustavammin osallistumaan esimerkiksi lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen ja sen luonteisiin opintoihin ja että se rohkaisisi työttömiä työnhakijoita opiskelemaan eikä tarvitsisi pelätä onko tämä minun opiskeluni sellaista joka sitten vie työttömyysturvan näitä rajanvetotapauksia tällä hetkellä on luvattoman usein tai sitten tapahtuu niin että te toimisto harkitsee että tämä koulutus ei edistä

opiskelumahdollisuuksien joustavoittaminen koskee vain kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneitä työnhakijoita ja että tuetaan ainoastaan lyhytkestoista koulutusta pidetään perusteltuna siitä näkökulmasta että kun opintoetuudet olipa kyse sitten aikuisopiskelijoista tai puhumattakaan nuorista opiskelijoista ovat tasoltansa heikompia kuin työttömyysturva meillä muuten kävisi niin että ihmisiä ikään kuin ajautuisi työttömyyteen sen vuoksi että he sitä kautta saisivat paremman

tälle koulutukselle ei ja yritystoiminnan tukemisen lisäksi

aseteta muita edellytyksiä ja valiokunta lähtee siitä että tätä todellakin pitää tulkita laveasti niin että että tämän soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät vain selkeästi harrastusluonteiset opinnot kieliopinnot luku ja kirjoitustaidon opinnot sekä tietoteknisiä valmiuksia antavat opinnot mainitaan esimerkkeinä siitä että ne parantavat ammatillisia valmiuksia vaikka eivät suoraan suoraan olekaan ammatillisia opintoja valiokunta on hiukan huolissaan miten tätä tulkintaa sitten tosiasiallisesti tehdään ja edellyttää että että te toimistoille on selkeä ohjeistus ja henkilöstön koulutusta jotta ei tule sitten niitä yllätystilanteita joissa tulkinnat menevät ristiin esimerkiksi eri te toimistojen välillä

lisäksi valiokunta korostaa sitä että työnhakijoille pitää antaa kattavasti tietoa eri kouluttautumismahdollisuuksista ja yksityiskohtaista ja konkreettista tietoa siitä mitkä sitten lopulta hyväksytään tämmöiseksi omaehtoiseksi opiskeluksi että työttömyysturvaa ei menetetä lisäksi valiokunta huomauttaa että työnhakijoiden lyhytkestoisten opiskelumahdollisuuksien parantaminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä uudistumista tällä hetkellä tällaista koulutustarjontaa on hyvin vähän ja monta kertaa voi olla niin että että on vaikea erottaa mikä on ikään kuin itsenäistä täydennyskoulutusta ja mikä on sitten sitä ammatillista tutkintoon tähtäävää koulutusta esimerkiksi opetusministeriön visiossa lähdetään siitä että meillä tulevaisuudessa pitäisi olla enemmänkin integroitu

valiokunta oli huolissaan siitä ettei tule vääriä tulkintoja joissa tällaista täydennyskoulutusmoduulia pidetäänkin ammattiin tai tutkintoon tähtäävänä ja toivoi että tätä asiaa selkiytettäisiin ohjeistuksissa lisäksi valiokunta huomauttaa siitä että jos työnhakija alun perin lähtee enintään kuuden kuukauden pituisiin opintoihin ja sitten jossakin tilanteessa ne venyvät yli kuuden kuukauden mittaisiksi niin opintojen viivästyminen ei vaikuttaisi tähän tulkintaan silloin kun se johtuu työnhakijasta johtuvasta syystä ja tätä valiokunta pitää perusteltuna mutta joskus voi olla myös niin että se ei johdu opiskelijasta vaan jostakin muusta syystä esimerkiksi opiskelija on vähän virheellisten tietojen varassa lähtenyt opiskelemaan ja ja kuvitellut että se kestää alle kuusi kuukautta ja tässä toivotaan että kun työttömyysturvan kesto taas on sitten te toimiston harkinnassa harkinnassa otettaisiin huomioon se että koulutusjärjestelmä ei vielä tunnista näitä ehdotetun mallin keston mukaisia kuuden kuukauden pituisia opintokokonaisuuksia lisäksi kun työnhakijan pitää tässä mallissa olla työmarkkinoiden käytettävissä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että että työnhakijalle pitää olla selkeää se että hänen todellakin pitää ottaa vastaan töitä jos hänelle sellaisia on tarjolla ja sitten toisaalta valiokunta kiinnittää huomiota siihen että silloin jos tarjotaan aktiivitoimia niiden pitää tässä tilanteessa olla perusteltuja lisäksi lopuksi työvaliokunta kiinnittää huomiota siihen ja pitää positiivisena sitä että tämäntyyppinen opiskelu täyttää myös aktiivimallin edellytykset silloin kun se rytmittyy oikealla tavalla valiokunta pitää tätä kannatettavana sitten ehkä vielä

että sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti huomiota siihen että että työttömyysturvan kehittämisessä sitä pitäisi yksinkertaistaa ja työttömyyden aikaisia eri tukimuotoja yhdenmukaistaa ja tämä esitys saattaa viedä tästä poispäin ja siinä mielessä on syytä seurata mitä jatkossa tulee tapahtumaan tämä oli ehkä vielä sellainen mainitsemisen arvoinen asia valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause ja tuo vastalause koskee kahdenkymmenenviiden vuoden ikärajaa

puhemies kuten edustaja filatov esittelypuheenvuorossaan totesi tämän lakimuutoksen myötä työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä jos hän on täyttänyt kaksikymmentäviisi vuotta ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja jos opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa opiskelu ei kuitenkaan olisi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta nämä muutokset joustavoittavat työnhakijoiden opintomahdollisuuksia mutta ne voivat kyllä myös vaikeuttaa etuusjärjestelmän ymmärrettävyyttä edunsaajien näkökulmasta sen takia tästä asiasta tiedottaminen on erittäin tärkeää koska opiskeluajan ylitys yli kuuden kuukauden rajan aiheuttaa ongelmia työttömyysturvan maksatukseen mikäli työtön ei ole tarkkana näiden päivien laskennassa sitten on myös muistettava että opiskelun aikana on oltava valmis ottamaan työtä vastaan tällöin sen arviointi ottaako työtarjouksen vastaan vai jatkaako mahdollisen opiskelujakson tai kurssin loppuun aika tavalla riskejä sisältävä valinta ja varmasti todella vaikea valinta koska opiskelun loppuun saattaminen voi parantaa ja todennäköisesti parantaakin työmarkkina asemaa mutta työtarjouksesta kieltäytyminen voi sitten johtaa karenssiin uskoisin että tämä on aika monessa tapauksessa vaikea valinta kummallako tavalla toimii arvoisa puhemies on ihan hyvä lakimuutos kyseessä vaikka kyllä myöskin tuota kahdenkymmenenviiden ikävuoden rajaa voi kyseenalaistaa kuten edustaja kontula omassa vastalauseessaan on tehnytkin tässä rajauksessa on myöskin perustuslaillisia ongelmia

kuitenkin syytä muistaa että tämä lakiesitys tai tämä malli ei millään tavalla poista tarvetta työvoimapoliittiseen koulutukseen jota sdp on esittänyt useaan otteeseen lisättäväksi

siitä tullut mietintö ovat erittäin hyviä on totta että meillä työmarkkinoilla on ongelmia ja työelämässä on ongelmia mutta tässä lakiesityksessä ja mietinnössä lähdetään siitä että sitä työttömyyskorvauksena tunnettua rahamäärää voi käyttää muun muassa opiskeluun ja voiko sitten käyttää kokopäiväiseen opiskeluun no ei tietenkään sitä vartenhan on sitten omat tukimuodot tässä maassa suomen opintotukijärjestelmä on varmasti maailman mittapuussa yksi parhaista ellei paras kun tulevaisuudessa työelämää kehitetään ja myös näitä tukia millä työttömyyttä pystytään torjumaan ja ihmisiä ohjaamaan takaisin työelämään niin se on aivan varmaan niin että meidän on uudistettava työttömyysturvajärjestelmää tulevina vuosina vuosina ensinnäkin byrokratiaa on pakko purkaa niin että ihminen kun saa työpaikan vaikka lyhyenkin vaikka viikonkin työpaikan se pystyttäisiin juohevasti hyödyntämään eikä sitten korvausmenettely häiriintyisi siitä lyhyestä

saksassa on voimassa ja jossa ihminen voi ottaa vaikka kolmen päivän työsuhteen hyödykseen vaikka nyt ruuhka aikana kaupassa myyjänä taikka jotain muuta vastaavaa onhan työpaikoilla näitä erilaisia ruuhkatilanteita joihin työvoimaa mielellään palkataan järjestelmänhän pitää olla niin kuin saksassa että ihminen voi hyödyntää sen muutaman päivän työn sen jälkeen valtio on siellä taannut että sieltä saa kuukauden aikana lopun osan täyteen luvatusta työttömyyskorvauksesta niin että oma aktiivisuus palkitaan siitä ei missään nimessä rangaista katkaisemalla työmarkkinatukea tai muuta vastaavaa työttömyyskorvausta vaan sitten kun se lyhyt työsuhde on ohi vaikka kolmen päivän työpätkä työttömyyskorvauksen saanti jatkuu häiriöttä siihenhän meidän pitäisi mennä en tunne tätä syvällisesti että mistä se mättää mutta sen tiedän että tämä kolmikantainen järjestelmä meidän pitää uudistaa sillä keinoin se on erittäin hyvä järjestelmä että siihen on saatava notkeutta ja nopeutta lisää niin että pystymme tekemään nopeita päätöksiä niin että kun ihminen saa työpaikan siihen pitää kannustaa sitä pitää tukea ja sitten kun työttömyys jatkuu niin siitäkään ei siis saisi rangaista

mikä saksassa tältä osin on on erittäin hyvä toivon että suomalaiset poliitikot lähivuosina saavat saman saman ratkaisun aikaiseksi ja niin että tämä kolmikantainen järjestelmä myös hyväksyy sen koska pakkohan meidän on jotain tehdä vaikka meillä on kymmeniätuhansia työpaikkoja tässä maassa vapaana meillä on lähes kaksisataatuhatta ihmistä työttömänä tämä epäsuhta on kyllä niin kammottava että jotainhan tälle on pakko tehdä
arvoisa puhemies tämän verran kommentoin edustaja hoskosen esiin nostamaa kysymystä tällä hetkellähän meillä saa ansaita kolmesataa euroa ilman että työttömyysturva pienenee ja sen jälkeen kun ansaitsee euron työttömyysturvasta lähtee puolet pois periaatteessa tämä on erittäin joustava järjestelmä mutta kun me tulemme käytännön toteuttamiseen niin siinä meillä on niitä ongelmia en usko että tästä on erimielisyyttä ikään kuin poliittisella ja lainsäädännöllisellä tasolla ongelma on se miten me toimeenpanemme tätä järjestelmää ja millaisia viiveitä meillä tulee siinä että että työajan ja saadun tulon välinen tulkinta ei aina ole kovin yksiselitteinen

ylipäätään kannattaa miettiä sitä mitä kaikkea työttömyysturvalla saisi vapaammin tehdä koska se että otetaan töitä vastaan ja siinä on tiukka velvoite on perusteltua mutta aina ei ole perusteltua se että vaikkapa vapaaehtoistyö tai tai opiskelu tai muu tulkitaan sitten sellaiseksi kokopäivätoiminnaksi että se estää työn vastaanottamisen ja sen seurauksena lähtee työttömyysturva koska se passivoi ihmisiä tarpeettomasti mutta samaan aikaan kannattaa myös muistaa että tämä ei ole vastaus meidän työvoimapulaongelmaamme eikä tämä tuo meille yhtään ammatillisesti osaavaa ihmistä lisää

on ehkä se harha johon herkästi mennään ajatellaan että meillä omaehtoinen koulutus ja hyvä niin on lisääntynyt voimakkaasti mutta samaan aikaan meillä on ammatillista työvoimapoliittista koulutusta vähennetty se on välineenä taas ollut se joka on saattanut esimerkiksi alueellisesti reagoida nopeasti ja ketterästi niihin osaamistarpeisiin mitä tietyn te toimiston alueella on ollut tai mitä jossakin positiivisen rakennemuutoksen alueella on ollut ja nyt tämä koulutus on vähentynyt lisäksi siinä on tehty sellainen muutos että se on täällä normaalin valtionosuuskoulutusjärjestelmän sisällä jolloin itse asiassa se ketteryys se kilpailutuksen viemä aika joka aiemmin on on ollut pari kuukautta kolmisen kuukautta

on muuttunut vuodeksi ja kahdeksi me tarvitsemme tähän rinnalle edelleen tällaisen nopeasti toimivan koulutusvälineen joka kohdentuu niihinkin työttömiin jotka eivät niin aktiivisesti lähde kouluttautumaan osalla työttömistähän on halu kouluttautua heillä on mahdollisuus päästä näihin omaehtoisiin kouluttautumispaikkoihin mutta kaikilla ei ole he tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea siinä että lähtevät parantamaan ammatillisia valmiuksiansa ja tätä puolta me emme saa unohtaa niin lämpimästi kuin kannatankin tätä esitystä niin sanon myös sen että tästä saattaa tulla

tästä saattaa tulla sellainen loukku jonne ihmiset ikään kuin säilöytyvät vaikka heillä olisikin mahdollisuus päästä työmarkkinoille ja tätä meidän pitää välttää koska se että me koulutamme ikään kuin kouluttamisen vuoksi ihmisiä ei välttämättä ole perusteltua näin voimakkaalla yhteiskunnan tuella eli siis sillä että saa kohtuullisen hyvän opintotuen työttömyysturvan kautta ja samaan aikaan vielä maksetun koulutuksen yhteiskunnan tuella ja ja tässä piilee tällaisen järjestelmän riskit

niin aika suuri kynnys on te toimistolla tehdä osoituksia sellaiselle henkilölle joka on ammatillisessa koulutuksessa puolen vuoden ajan koska ajatellaan että silloin se koulutusinvestointi saattaa mennä hukkaan eikä se ole tällaisissa tilanteissa edes tarkoituksenmukaista ehkä järkevämpää olisi se että meillä integroitaisiin näitä etuuksia enemmän jolloin ihmisten ei ikään kuin tarvitsisi spekuloida sillä millä

aktiivisuuskannustin sillä tavalla että jos on aktiivitoimessa eikä passiivisesti sillä turvalla työttömyyden aikana niin silloin voisi saada hieman korkeamman tuen

arvoisa puhemies tämän esityksen tarkoituksena on työttömän työmarkkina aseman parannus elikkä pystyisi kouluttautumaan niihin töihin mihinkä tulevaisuudessa pyrkii loukkua tästä ei saisi

suurimmalta osalta tällä tavalla tulee olemaan pitää olla tosi harvinainen tapaus jos tästä tulisi silloin kun kutsu töihin tulisi sinne pitäisi mennä sehän on ihan normaalia työmarkkinan toimintaa tulorekisteri tulisi minun mielestäni parantamaan justiin niitä mitä

tässä esitti niitä käytännön hankaluuksia mitä tässä tulee olemaan

arvoisa puhemies kyllähän koulutus on henkilökohtaisen avun ja tuen lisäksi kaikkein tehokkaimpia tapoja auttaa työllistymään siitä me olemme varmaan samaa mieltä on todella tärkeää että työttömänä ollessa on mahdollisuus opiskella koska se on

koulutusta suomessa niin minä luulen että ei meillä ole ongelma se etteikö meillä olisi koulutusmahdollisuuksia niitä on monipuolisesti ja niitä on paljon mutta meillä on haasteena miten saamme juuri ne henkilöt koulutukseen jotka sitä erityisesti tarvitsevat ja juuri sellaiseen koulutukseen jota he siinä omassa elämäntilanteessaan juuri silloin tarvitsevat

hieman hieman kriittiselläkin suhtautumisella siitä näkökulmasta että nyt me olemme keskittyneet paljon omaehtoiseen koulutukseen ja se on tarpeellista mutta sen varjopuoli on se että on unohdettu se mihin edustaja mäkisalo ropponen tässä viittasi että kaikki eivät tämän järjestelmän kautta pääse kouluttautumaan ja

me tiedämme että koulutus on kumuloituvaa pääomaa ne jotka opiskelevat opiskelevat lisää lisää lisää ja ovat usein ikään kuin kiinni siinä opiskelun imussa ja hyvä niin se on hieno asia se vie suomea eteenpäin mutta sitten on se joukko jolla ehkä on jo nuoresta tai lapsesta huonompia kokemuksia koulutuksesta ja jolla kynnys lähteä opiskelemaan on suurempi ja enemmän meidän pitäisi pistää paukkuja nyt tällä hetkellä tähän joukkoon jotta myös heidät saataisiin kannustettua ja rohkaistua hankkimaan itselleen uutta ammattitaitoa ja päivittämään osaamistaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

rouva puhemies kyse on hallituksen esityksestä vaalilain muuttamisesta ja hallituksen esityksessä asiaa luonnehditaan muutamaksi tekniseksi tarkistukseksi kevään kaksituhattayhdeksäntoista vaaleihin liittyen keskeisiä tarkistuksia on neljä joista joista ensimmäinen koskee euroopan komission vaalidirektiivin implementoinnin sanamuodon tarkistamista jota minäkin luonnehdin teknisluonteiseksi toinen koskee vuoden kaksituhattayhdeksäntoista europarlamenttivaalien ehdokashakemusten jättöpäivän myöhentämistä ja tätä nyt itse en näe pelkästään teknisenä kyse on teknisesti siitä että lakisääteiset määräajat eivät menisi päällekkäin ja puolueet ja muut ehdokasasettajat voisivat paremmin hallinnoida omia ehdokasasettelujaan tämä on perustelu sille että euroopan parlamentin vaalien ehdokashakemusten jättöpäivää siirretään niin että se on kahdeksastoista neljättä ensi vuonna eli kaksi päivää eteenpäin muutos on kertaluonteinen ja koskee vuoden kaksituhattayhdeksäntoista europarlamentin vaaleja kyse on siis siitä että koska eduskuntavaalit ovat tuolloin huhtikuussa odotetaan siihen asti että eduskuntavaalien tulos on vahvistettu ja vasta sen jälkeen niin ehdokkaat kuin puolueet voivat tehdä päätöksensä siitä ketkä ovat ehdolla euroopan parlamenttiin muutos siis toteuttaa sen mahdollisuuden että vasta eduskuntavaalien lopputuloksen vahvistamisen jälkeen lyödään lukkoon euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu kaksi muuta esitystä ovat enemmän teknisluonteisia eli kuntien äänestysaluejakopäätösten aikataulumuutos liittyy siihen että vuonna kaksituhattaviisitoista siirrettiin kuntavaalit pidettäviksi lokakuusta huhtikuuhun jatkossa sitten kuntien äänestysaluejakopäätökset tulevat voimaan aina kalenterivuoden alussa neljäs muutos koskee ilmoituskorttien sähköisen jakelun mahdollistamista jos äänioikeutettu on suomi fi viestipalvelussa antanut vahvaa tunnistautumista käyttäen suostumuksensa ottaa vastaan kaikki viranomaisten lähettämät tiedotteet sähköisesti niin jatkossa myös vaalien ilmoituskortti toimitetaan vain sähköisesti tämänkin ehkä sinänsä voidaan ajatella olevan teknisluontoinen muutos mutta se liittyy uuteen maailmaan ja yhteiskuntaan siinä että yhä useammat palvelut siirtyvät verkkoon mutta kuten sanottua jotta kansalainen saisi vaalien ilmoituskortin ainoastaan sähköisenä se on edellyttänyt hänen omaa suostumustaan joten oletettavissa on että kansalainen myös tietää mihin on suostumuksensa antanut tämän esityksen osalta merkittävin muutos koskee tätä periaatetta että vasta eduskuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen lyödään lukkoon ehdokkaat euroopan parlamentin vaaleihin pitää esitystä perusteltuna ja ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana

rouva puhemies hallituksen esityksessä on kyse eu vaalisäädöksen muutoksesta kyse on siitä että eun vaalisäädös sisältää oikeudellisen kehyksen europarlamenttivaalien toimittamiseen koko euroopan unionin alueella muutoin kuin tämän vaalisäädöksen ja äänioikeutta koskevan direktiivin määrittelemien reunaehtojen osalta europarlamenttivaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön ja vaaliperinteen mukaan nyt ehdotetut muutetut kohdat ovat jäsenvaltioille joko valinnaisia tai sitten sellaisia että suomen osalta vaalilainsäädäntö on jo niiden mukainen näissä muutoksissa määrätään esimerkiksi siitä että ehdokkaaksi asettumisen vähimmäismääräajan on oltava vähintään kolme viikkoa ennen vaalipäivää ja että kahteen kertaan äänestämisestä on olemassa tehokkaat oikeasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset suomen lainsäädännössä nämä asiat ovat kunnossa vaalisäädöksen muutos edellytä suomen muun lainsäädännön muuttamista kyse on ainoastaan tämän vaalisäädöksen muutoksen saamisesta voimaan lailla hallituksen esityksessä tehdään selkoa siitä että vaalisäädöksen muutos kuuluu lainsäädännön alaan ja perustuslain yhdeksännenkymmenennenneljännen pykälän ensimmäisen momentin mukaan vaalisäädöksen muutokset edellyttävät eduskunnan hyväksymistä vaalisäädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen hyväksymisestä voidaan perustuslakivaliokunnan mukaan päättää äänten enemmistöllä ja ehdotus päätöksen voimaansaattamislaiksi voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä tämä on siis valiokunnan päätösesitys että näin menetellään
arvoisa rouva puhemies nämä teknisluontoiset muutokset totta kai pitää tehdä ja valmistautua euroopan unionin parlamentin vaaleihin totta kai sinänsä samaan aikaan suurin piirtein sattuvat nämä eduskuntavaalitkin mutta kiinnittäisin eduskunnan huomiota siihen että euroopan unionin mittapuussa meillä on melkoinen ongelma siitä mikä on äänestysprosentti euroopan unionin vaaleissa koska se on se todellinen iso ongelma mikä on euroopan unionin legitimiteetti miten vahva se valtakirja on jonka euroopan unioni vaaleissa kansalta saa

jos äänestysprosentit painuvat rajusti alle viidenkymmenen jos muistan oikein niin joissakin valtioissa se äänestysprosentti oli hyvinkin hyvinkin alhainen olikohan luokkaa kaksikymmentä prosenttia suuruusluokkaa en tarkkaan muista mutta kuitenkin paljon pienempi kuin suomessa elikkä jos me haluamme haluamme näitä demokraattisia järjestelmiä pitää yllä se on ainoa oikea vaihtoehto demokratia on ainoa oikea vaihtoehto yhteisten asioiden hoidossa mutta jos joissakin vaaleissa äänestysprosentti laskee huolestuttavan alas niin jonain päivänä joku kyselee onko tällä järjestelmällä laillisuuspohjaa millä tämä järjestelmä toimii tämän takia varsinkin nuorten keskuudessa olisi hyvä että äänestysaktiivisuus lähtisi rajuun nousuun ja saataisiin niin eurovaaleissa kuin myös meidän valtiollisissa eduskuntavaaleissa ne äänestysprosentit nousemaan reilusti ylöspäin sellaiseen tilanteeseen että äänestysprosentti olisi kahdeksankymmentä tai jopa enempi en ihan heti usko mutta toivoisin kuitenkin että päästäisiin positiiviseen suuntaan koska euroopan unionin kohdalla varsinkin kun lukee äänenpainoja tiedotusvälineistä erilaisia uutisia ympäri eurooppaa tätä laillisuuspohjaa kyllä aika vahvasti on haastettu ja epäilty tämän takia olisi aivan välttämättömän tärkeää että kaikissa meidän julkisissa esiintymisissä kansanedustajat ja muut politiikan alalla toimivat henkilöt voisivat vahvasti tuoda esille sen että äänestämässä kannattaa käydä koska sen varassa lepää koko se laillisuuspohja jolla jolla tämä länsimainen yhteiskunta toimii ja se on todella arvokas ja hyvin vaalittava

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja kalmari olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies tässä on kyseessä lakiesitys euroopan unionin suorista maataloudelle annetun lain ja toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta jälleen kerran on kyse norminpurusta euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutettaisiin ensinnäkin aktiiviviljelijän määritelmän osalta siten että luovuttaisiin niin niin sanotun kieltolistan soveltamisesta mitä tämä tarkoittaa se tarkoittaa sitä että aktiiviviljelijälle ei tarvitse enää osoittaa tiettyä kokonaistulorajaa henkilön tuloista jotka tulevat maataloudesta vaikka olisi muutakin liitännäistoimintaa hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi ratsastuskenttä maneesi tämä ei toki ole koskenut kovin monia henkilöitä suomessa mutta mutta aivan turhaa hallinnollista taakkaa tämä on aiheuttanut niin hallinnolle kuin sitten näille viljelijöille jotka ovat sitä joutuneet tekemään sen lisäksi viherryttämistukeen haluamme ekologiseksi alaksi myös mesikasveille kylvettyjen kesantojen alat pinta alatukivalvonnat ovat erittäin paljon aikaa syöviä toimenpiteitä niin viljelijöillä

ja valiokunta katsoo että on erittäin hyvä että valiokunnan toiveitten mukaisesti edetään kohti digitalisaatiota ja pinta alatukivalvonnoissa voitaisiinkin käyttää jatkossa uusia tekniikoita me kaikki tiedämme että dronet ja muut menetelmät tulevat miksi emme niitä käyttäisi ja vähentäisi kustannuksia ja aikaa sen lisäksi maatiloille neuvontaa antavat neuvojat neuvojat voitaisiin jatkossa valita kaikille avoimella ja puolueettomalla valintamenettelyllä ja valintamenettelyyn ei enää sovellettaisi julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä tämä valiokunnan mietintö näistä asioista oli yksimielinen ja kaikki nämä ovat norminpurkua omalta pieneltä sektoriltaan kukin mutta mutta hyviä esimerkkejä siitä että järjenkäyttö on sallittua ja on viisautta mennä tulevaisuutta kohti ja käyttää nykyteknologiaa aina kun se on mahdollista kiitän valiokuntaa hyvästä työskentelystä

arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain kuudetta pykälää lakialoitteen tarkoituksena on poistaa sotainvalideja koskevat prosenttirajat oikeudesta laitoksessa annettavaan hoitoon tai osa aikaiseen huoltoon muutosten olisi tarkoitus astua voimaan ensimmäinen tammikuuta kaksituhattayhdeksäntoista nyt on käsillä viimeiset hetket laittaa sotaveteraanien palvelut kuntoon veteraanien tilanteesta on puhuttu tässäkin salissa vuosikymmenien ajan poliitikkojen suusta kuulee kauniita sanoja veteraaneista erityisesti itsenäisyyspäivän korvilla mutta jouluun mennessä tuntuu että heidät on taas unohdettu me perussuomalaiset olemme johdonmukaisesti ajaneet veteraanien asiaa olemme vuosien saatossa laatineet lukuisia valtiopäivätoimia jotka tähtäävät veteraanien tilanteen parantamiseen nyt käsittelyssä oleva lakialoitteeni läpi mennessään parantaisi monien veteraanien arkea aloitteessa ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten että sotainvalideille korvataan yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai osa aikainen huolto myös silloin kun tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta laitoshoidon tai osa aikaisen laitoshoidon kustantaisi tällöin valtiokonttori heille jotka eivät terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona osa aikainen laitoshoito tarkoittaa päiväsairaalatyyppistä hoitoa jossa invalidi on päivät laitoksessa ja yöt kotona hoidot on tarkoitus järjestää jaksottaisina jolloin niillä voidaan tukea kotona selviytymistä mahdollisimman hyvin tällaista jaksottaista laitoshoitoa ja ja osa aikaista laitoshoitoa voidaan järjestää sotainvali dien sairaskodeissa ja muissa hoitolaitoksissa joiden kanssa valtiokonttori on tehnyt sopimuksen kyseisten palvelujen järjestämisestä laki koskee myös ruotsissa asuvia sotainvalideja suomen vuosina tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän käymissä sodissa palvelleiden sotiemme veteraanien keski ikä on tällä hetkellä jo yli yhdeksänkymmentäkolme vuotta joten heidän asemansa parantamiseksi tehtävillä lakimuutoksilla on kiire lisäksi veteraanien määrä vähenee mutta samanaikaisesti korkean iän seurauksena hoitotarve kasvaa poistuman ja ikääntymisen seurauksena olisi perusteltua kustantaa laitoshoito tai osa aikainen laitoshoito aivan kaikille vuosina tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän suomen sodissa palvelleille henkilöille laitoshuollon ja osa aikaisen laitoshuollon korvaaminen aloitteen mukaisesti merkitsee tuntuvaa etua asianomaisille invalideille ja helpottaa heidän aviopuolisoidensa taloudellista asemaa arvoisa puhemies sotiemme veteraanien aseman parantamiselle löytyy rutkasti vahvoja poliittisia moraalisia ja taloudellisia perusteita myös lainsäädännön kehityksessä on huomattavissa veteraanien olojen parantamiseen tähtääviä uudistuksia hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ehdotetaan että vuosien tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän viiva sotiin osallistuneille rintamaveteraaneille joilla on rintamasotilastunnus rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus korvataan kotona asumista tukevat palvelut valtiokonttori korvaisi tästä kunnille ja ja kuntayhtymille aiheutuneet kustannukset lainsäädäntökehityksen sisältöä ja ja muutoksia selittävät ja tukevat myös yleisluonteiset taloudelliset tekijät edellä mainitun lainsäädäntömuutoksen toteutumiseksi asialle perustetaan vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi uusi arviomäärämomentti ja rintamaveteraaneille mahdollistetaan mahdollistetaan samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille on myös tuotu esiin että valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tilinpäätöksen mukaan sotilasvammakorvauksista ja valtion korvauksista sota ja sotilasinvalidien kuntoutus ja hoitolaitosten kustannuksiin siirtynyt viidenkymmenenseitsemän miljoonan euron ylijäämä olisi riittänyt kattamaan sotainvalidien laitoshoidon kustannukset prosenttirajojen laskemisen jälkeenkin samoin kuluvalta vuodelta tulee jäämään käyttämättä runsaasti edellä kerrottuja määrärahoja

sotien johdosta vahingoittuneille tai ehdotetaan korvattavaksi laitoksessa annettu huolto tai osa aikainen huolto myös kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta korvatusta vammasta tai sairaudesta arvoisa puhemies näin lopuksi minä ja aloitteen allekirjoittaneet ehdotamme myös että sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus sekä työ tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen vuosien

sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille korvataan laitoksessa annettu huolto tai osa aikainen huolto myös kun se tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta lisäksi voidaan kuntouttaminen korvata vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta vahingoittuneelle tai sairastuneelle jonka työkyvyttömyysaste on vähintään kymmenen prosenttia tämä toisi tuntuvaa helpotusta monen veteraanin arkeen sen ja paljon enemmänkin he ansaitsevat pidetään veteraanit mielessä myös ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän kiitos

arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa ehdotetaan että kotikuntalaissa tarkoitetun muuttajan ilmoitusvelvollisuudesta seuraisi se että maistraatin olisi toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä asunto osakeyhtiölain yhdennessätoista pykälässä tarkoitetulle johdolle käytännössä tämä tarkoittaa sitä että taloyhtiöt saisivat tiedot yhtiöön yhtiöön muuttajasta tai muuttajista näin voitaisiin varmistua asukkaiden henkilöllisyydestä ja saataisiin merkittyä kätevästi asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun oikeat tiedot asukkaista tarkoituksena on myös varmistua ihmisten henkilöllisyydestä tällä on tärkeä merkitys asukkaiden turvallisuudentunteen sekä asumisviihtyvyydenkin kannalta lakialoitteen mennessä läpi taloyhtiöihin muodostuisi henkilörekistereitä niitä puolestaan sääntelee henkilötietolaki rekisterinpitäjän on luonnollisesti huolehdittava siitä ettei virheellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä eikä tietoja käytetä vääriin tarkoituksiin muuttoilmoituksesta käy ilmi muuttavan henkilön nimi henkilötunnus muuttopäivä tiedot asunnosta ja kotikuntaan asuinpaikkaan sekä huoneiston hallintaperusteeseen liittyviä tietoja lisäksi tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi tilapäisen tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto uskon ettei henkilörekisterien ylläpito ja tietojen asianmukainen käsittely olisi ongelmallista sen sijaan ehdotetulla uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia asukkaiden turvallisuudentunteeseen sekä asumisviihtyvyyteen